Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, komission Gatt ehdotuksen lievää vihertymistä on moitittu byrokratian lisäämisenä. Minä sanoisin toisin päin, komission ehdotus ei viherrä tarpeeksi. Ja kysyn erityisesti, että onko komissio ehdotusta laatiessaan ottanut huomioon Itämeren surkean ekologisen tilan ja sen, että Itämeri on maailman saastunein merialue? Itämeren pahin ongelma on rehevöityminen, ja rehevöittävien ravinteiden, typen ja fosforin, suurin lähde on maatalous, maatalous EU maissa. Liiat ravinteet saavat meren pinnalla aikaan valtavia myrkyllisiä levälauttoja ja meren pohjalla hapettomia kuolleita vyöhykkeitä. Tällainen hapeton vyöhyke Itämeren pohjalla on suurin kaikilla maailman merialueilla.